Arvoisa puhemies, oikeusvaltion vastakohta on mielivalta ja diktatuuri ja siksi oikeusvaltioperiaate on Euroopan unionin perustavanlaatuisia arvoja. Siksi me tarvitsemme mekanismin, jolla turvataan se, ettei unionin varoja suunnata maille, jotka eivät kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on meidän velvollisuutemme veronmaksajia kohtaan. Jos maassa ei ole riippumatonta oikeuslaitosta, ei ole mitään takeita, että epäiltyjä väärinkäytöksiä voidaan tutkia tai niihin puuttua. Nyt olemme samalla päättämässä pitkästä rahoituskehyksestä ja poikkeuksellisen suuresta elvytyspaketista, ja sen suurimpien hyötyjien joukossa on maita, joiden oikeusvaltiokehityksestä olemme olleet huolissaan jo pitkään. Siksi uuden rahoituskehyksen on välttämätöntä sisältää ehdollisuuslauseke, jolla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat demokratiaa, kansalaistensa vapautta ja laillisuutta.

Jos he eivät kunnioita, on varoja voitava jäädyttää. Jos unioni ei pidä tiukasti kiinni oikeusvaltioperiaatteesta, emme enää ole se arvoyhteisö, jollaiseksi se perustettiin. Siksi uusia päätöksiä ei pidä tehdä, ellei samalla tehdä päätöksiä oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi.